Toivoisin kansainväliseltä yhteisöltä järkevyyttä. Toivoisin, että emme tukisi sokeasti mitä tahansa oppositiota. Toivoisin, että antaisimme lisää resursseja heille, joiden aseena on kynä ja laki ja ihmisoikeudet. Jo ennen Syyrian sisällissotaa kansalaisjärjestöt eivät saaneet toimia vapaasti. Bloggaajat ja kansalaisjärjestöaktiivit olivat ensimmäisten Assadin joukkojen pidättämien ja vangitsemien joukossa, kun levottomuudet alkoivat. Useimmat lähtivät maasta ja jatkavat nyt bloggaamista ja kansalaisyhteiskunnan mobilisointia niissä maissa, jotka heille ovat avanneet ovensa. Nämä demokraattisin keinoin yhteiskuntaansa muuttavat ovat Syyrian tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Heidän tulisi vaikuttaa perustuslakiin ja poliittisten järjestelmien sisältöön, ei islamistitaistelijoiden, joiden demokraattiset arvot ovat kyseenalaiset. Minulla onkin pyyntö jäsenvaltioille auttakaa syyrialaisia pakolaisia.